lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen toinen asia

timo heinonen heikki auton kannattamana ehdottanut että asia lähetetään liikenne ja viestintävaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto

päiväjärjestyksen kolmantena asiana on suullinen kyselytunti pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon

niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla olevalle ministerille ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan

edustaja juuso
arvoisa puhemies sosiaali ja terveysministeriö järjesti tänään tiedotustilaisuuden koskien tehostetun palveluasumisen henkilöstömitoitusta merkittävin ongelma esityksessä on se että se sisältää takaportin ensin sanotaan että hoitajamitoitus nolla pilkku seitsemän mutta sitten todelliseksi hoitajamitoitukseksi jää nolla pilkku viidennen tehostetun palveluasumisen asukkaat ovat kuitenkin niin huonokuntoisia että nolla pilkku seitsemän pitäisi olla ehdoton minimi ja osa heistä tarvitsee hoitoa tätäkin enemmän viime keväänä vanhuspalveluiden ongelmat saivat suurta yhteiskunnallista huomiota ja nykyisten hallituspuolueiden edustajat lupasivat sitovaa hoitajamitoitusta heti tämän esityksen perusteella on päivänselvää että tämä lupaus ei toteudu tällä hallituskaudella siirtymäaika on asetettu vaalikauden loppuun huhtikuuhun kaksituhattakaksikymmentäkolme asti vastuu hoitajamitoituksen toteutumisesta on käytännössä sysätty seuraavalle hallitukselle eikä kunnille anneta rahoitusta ongelmien korjaamiseen arvoisa ministeri kiuru miksi hallitus ei korjaa hoitajamitoitusta tasolle nolla pilkku seitsemän heti kuten te itse vielä helmikuussa lupasitte

arvoisa puhemies edustaja juuso on samoilla linjoilla kuin itsekin olen tämä asia pitää hoitaa ja kaksituhattayksitoista asti olen haaveillut siitä päivästä että suomalainen poliittinen tahtotila muodostuisi meidän ikäihmistemme tueksi niin että tämä hoitajamitoitus saataisiin lakiin lisää hoitajia neljätuhattaneljäsataa hoitajaa ja työajasta muut tukitoimet pois jotta voidaan keskittyä hoitoon ja hoivaan edustaja juuso tiedätte että nolla pilkku seitsemän tulee voimaan heti niille jotka eivät pysty sillä hetkellä tarjoamaan kaikkia niitä hoitajia alueellisen hoitajapulan vuoksi on annettu sellainen mahdollisuus jos turvallisuus ei vaarannu palveluiden laatu ei kärsi ja mennään kuitenkin yli nykyisen suosituksen että on aikaa hankkia ne hoitajat jotka yhteiskunnasta tällä hetkellä vielä puuttuvat tästä isosta tavoitteesta nimenomaan hoitajamitoitus toteutuu heti

aikarajamitoitus tässä keskustelussa on yksi minuutti edustaja juuso

arvoisa puhemies tehostetuissa palveluyksiköissä on usein monisairaita henkilöitä jotka kärsivät esimerkiksi muistisairaudesta verenpainetaudista diabeteksesta kilpirauhasen tai sydämen vajaatoiminnasta monet heistä katsovat tätä lähetystä tälläkin hetkellä

edustaja juuso ottaa hyvin esille sen että sekä lääkehuolto että myöskin johtaminen ovat yksittäisiä syitä siihen miksi näitä laiminlyöntejä vanhusten hoidossa on ollut niin kuin viime aikoina ollaan nähty kaksi muuta syytä ovat myös ilmeisiä valvira on kiinnittänyt laiminlyönneissä huomiota siihen että hoitajia on tosiasiassa liian vähän vuorossa neljänneksi keskeisin syy laiminlyönteihin on ollut tällä kentällä nimenomaan se että on keskitytty hoito ja hoivatehtävien lisäksi näihin välillisiin tukitöihin ja nyt tämä tahtotila jonka hallitus muodosti hallitusohjelmaneuvotteluissa lähtee nimenomaan siitä että nämä tukityöt siirretään pois hoitajien työtehtävistä jotta aikaa hoitamiselle jää tältä osin myöskin nolla pilkku seitsemän mitoitus takaa että suomessa on jatkossa neljätuhattaneljäsataa hoitajaa enemmän ja tätä päivää eduskunnassa on odotettu

arvoisa puhemies nimenomaan työolojen parantamisesta on kysymys silloin kun me puhumme tämän sitovan henkilöstömitoituksen säätämisestä lakiin siinä on kysymys siitä että annamme uupuneille hoitajille alan ammattikunnalle sen viestin että työtä tekeviä näissä yksiköissä pitää olla tarpeellinen määrä me annamme yhteiskunnasta myöskin viestin että täällä välitetään siitä miten me huolehdimme ikäihmisistä yhteiskunnassa meidän kaikkien isistä äideistä ja isovanhemmista siitä tässä on kysymys haluan myöskin todeta edustajalle että viime hallituskauden aluksi erityisesti perussuomalaiset olivat siinä hallituksessa nimenomaan että hoiva avustajatkin kelpaavat joukon jatkoksi mukaan siltä pohjalta nykyinen suositustaso on nimenomaan se että myöskin ne joilla on alan koulutusta tietyn verran voivat olla avustavissa tehtävissä mukana mutta he eivät saa olla yksin työvuorossa tältä osin tämä esitetty malli vastaa odotuksiinne

arvoisa puhemies hoitoalan työ on usein vaativaa ja ja raskasta eikä palkkataso mielestäni vastaa ollenkaan työn haastavuutta muun muassa näistä syistä johtuen moni hoitoalan koulutuksen suorittanut on päätynyt muille aloille meillä on siis pätevää porukkaa mutta he ovat muualla

kotona olevan luona hoitamassa heitä ja jos on niin että parkkipaikkaa ei löydy seuraavan asiakkaan kohdalla aikaa on viisi minuuttia tämä ei ole inhimillistä enää kysyn asianomaiselta ministeriltä mitä hallitus aikoo tehdä varmistaakseen pätevien riittävän kielitaidon omaavien ja alalle soveltuvien hoitajien saatavuuden hoitoalan vaativiin ja vastuullisiin

arvoisa puhemies kysymys kotihoidosta on aiheellinen koska kotihoidossa on myöskin ollut ongelmia ja on ollut laiminlyöntejä joita emme voi täällä katsoa läpi sormien kotihoidon parantaminen on yksi isoimpia haasteitamme jopa isompi kuin tämä tehostettuun palveluasumiseen liittyvä haaste jota kuitenkin eduskuntatasolla on käsitelty monesti kotihoidon haasteet on myös ratkaistava osana vanhuspalvelulain uudistusta ja niin kuin olen todennut täällä aikaisemmin

arvoisa herra puhemies on todella hienoa että vanhuspalvelulakia uudistetaan ja totta kai me haluamme odottaa sen kokonaisuuden koska nythän me tiedämme siitä vasta osan siitä se sitten nähdään ja voidaan vasta oikeasti arvioida mutta kysymys kuuluu kahdeskymmenesseitsemäs kuudetta kysyin teiltä arvoisa ministeri että kun siellä hallitusohjelmassa lukee henkilöstömitoitus ja te lupasitte hoitajamitoituksen niin kummasta on kysymys voiko teihin luottaa että se on hoitajamitoitus te vastasitte arvoisa ministeri kiuru että on tarkoitus nimenomaan tehdä hoitajamitoitus sanoitte vielä lisäksi että katsotte nyt peiliin hoitajamitoitus nyt kun meillä on kuultu kuultu nämä ketä siihen lasketaan niin eihän se ole mikään hoitajamitoitus voi voi

edustaja risikon kysymys on varsin aiheellinen

meillä on monenlaisia termejä me puhumme sitovasta henkilöstömitoituksesta joka kattaa sen että työyhteisössä on monenlaisia ammattilaisia mukana eikö näin me puhumme samaan aikaan myöskin siitä että sen lisäksi että paikalla on sairaan ja terveydenhoitajat siellä on geronomit fysio ja toimintaterapeutit kuntoutuksen ohjaajat lähi ja perushoitajat sosiaalialan ohjaajat ja kasvattajat sosionomit amksta siellä on kotiavustajat ja kodinhoitajat hoiva avustajat hoitoapulaiset virikeohjaajat ja kaikki muut vastaavat jotka pitävät toimintakykyä yllä on keskeinen kysymys lasketaanko tähän hoivatyöhön juuri ne henkilöt jotka tulevat hoivaan ja hoitoon osallistumaan tämä työryhmän esitys lähtee nyt nimenomaan siitä että ne jotka on laskettu nykyisen suosituksen mukaan tähän hoivatyöhön ja hoitotyöhön osallistumaan kelpaavat tähän mitoitukseen mukaan välittömäksi työajaksi niin kuin jo viimeksi totesinkin mutta tämä on vasta työryhmän esitys haluan myös muistuttaa että tämä ei ole vielä hallituksen esitys tässä on ala nyt kokoontunut yhteen miettimään minkälainen mitoitus tästä tehdään ja millä nimellä kunnioitetaan siis myös sitä ja

tämän työryhmän työn liikkeelle viime talvena ja se työryhmä työskentelee tämän vuoden loppuun tänään tuli erään osion eli tämän henkilöstömitoitusta koskevan työryhmän työ julki se on todellakin vasta työryhmän työ ja hallitus arvioi huolellisesti nyt sitten sitä miten tässä mennään eteenpäin on tärkeää että kaiken kaikkiaan koko vanhustyöhön sekä kotihoitoon että laitoshoitoon riittää tulevaisuudessakin työntekijöitä se on meidän yhteinen huolemme koska me jo nyt tiedämme että tuhansista henkilöistä on pulaa

pelkästään se että me lisäämme henkilöstöä ei riitä vaan kuten täällä on jo todettu myös työolosuhteet ovat erittäin tärkeät haluaisin edelleenkin kysyä onko hallituksella ajatuksia siitä miten näitä vanhustyön työolosuhteita pystyttäisiin parantamaan

arvoisa puhemies iso kokonaisuus siinä on kysymyksessä eivätkä yksittäiset toimet pelkästään riitä siltä osin hoitajamitoituksen eli tämän sitovan henkilöstömitoituksen tekeminen on tietenkin yksi ratkaisu siihen että saadaan lisää ihmisiä töihin saadaan varmistettua että tehdään nimenomaan hoito ja hoivatöitä mikä tässä mallissa nyt on tarkoitus toteuttaa hallituksen tahtotilan mukaisesti

edustaja vihjasi myös että tässä pohjassa olisi tehty väärä ratkaisu te kyllä valitettavasti luitte jotain muuta paperia kuin sitä mikä tänään tuli julki ja siltä osin annoitte äsken erheellistä informaatiota siitä mitä tänään on päätetty luettelin äsken välittömään hoitotyöhön kuuluvat tahot näiden ammattilaisten näkökulmasta jotka ovat istuneet nyt päiviä ja öitä kymmeniä tunteja pohtimassa ketkä voivat olla osa hoitomitoitusta ja tältä osin kunnioitan ainakin itse kun en ole alalla työskennellyt koskaan

puhemies viime keväänä en ollut täällä eduskunnan jäsenenä mutta seurasin tietenkin keskustelua jota eräät tahot leimasivat jopa desimaalikeskusteluksi

tämä nolla pilkku seitsemän ja nolla pilkku viisi on kieltämättä ollut välillä vaikea ymmärtää ja minäpä avaan sen esimerkiksi kaksikymmentäkahdeksan paikkaisessa vanhustenhoitoyksikössä nolla pilkku viisi tarkoittaa aamu eli päivävuorossa neljää hoitajaa iltavuorossa kolmea hoitajaa ja yövuorossa kahta koska viikossa on satakuusikymmentäkahdeksan tuntia ja työvuoron viikoittainen pituus kolmekymmentäkahdeksan tuntia ja neljäsosa

vastaus on että en ole sen takia olenkin vuodesta kaksituhattayksitoista yrittänyt ajaa tätä muutosta jota eduskunnassa on myös vahvasti vastustettu kyllä eduskunnan on nyt päätettävä laitetaanko nämä vanhusten asiat kuntoon onko yhteiskunnalla siihen varaa ollaanko mukana

kun on mennyt kahdeksan viiva yhdeksän vuotta niin siltä osin tällä aikataululla tämän hallituskauden aikana saadaan ihmeitä aikaan se on aika lyhyt aika se

annoitte muun muassa ymmärtää että hoitotyöhön saadaan lisää henkilökuntaa vaalien jälkeen te sitten kerroitte että rahaa ei olekaan tuliko teille oikeasti yllätyksenä että hoitajamitoituksen nostaminen edellyttää lisää hoitajia ja lisähoitajat lisää rahaa hoiva ala ei ole tällä hetkellä kovinkaan houkutteleva työ on kuormittavaa osin siksi että ammattilaiset eivät saa keskittyä varsinaiseen työhönsä vaan joutuvat suorittamaan myös erilaisia tukitehtäviä joihin voitaisiin palkata myös vähemmän koulutettua henkilökuntaa aikooko hallitus helpottaa tätä ongelmaa osoittamalla lisää rahaa palvelujen järjestämiseen vai sillä että vaihdetaan henkilökunta halvempaan

puhemies jäin miettimään mitä tarkoititte sillä että vaihdetaan henkilökunta halvempaan koska ainakin tämä jaoston tekemä esitys tänään perustuu nimenomaan nykysuositukseen eli tästä niin kuin halvempaan ei kai sillä viitata tähän nykytasoon miten hoitajat rekrytoidaan jos ymmärsin oikein viittaatte ehkä sitten kansainväliseen työtarpeeseen tai siihen että myöskin suomen ulkopuolelta saattaisi tulla ihmisiä jotka olisivat päteviä näihin tehtäviin ja viittasitte varmaan myös siihen että koulutusmäärien ohella voi olla että ulkomailta tätä työvoimaa tulisi suomessa on siltä osin tarkka sääntely että kaikki jotka ovat kelvollisia toimimaan näissä ammateissa koulutuksen omaavia henkilöitä ovat tässä mukana sen sijaan on hyvä todeta että sekä nykyisin että tämän jaoston uuden esityksen mukaan opiskelijat voidaan laskea mitoitukseen mukaan vain silloin kun he ovat työsopimussuhteessa toimintayksikköön ja kun heillä on opintojen kautta hankittu riittävä osaaminen siitä on nyt pidetty kiinni ja tämä jaoston esitys on on että pidetään siitä tulevaisuudessakin kiinni

puhemies edellinen hallitus asetti vanhuspalvelulain uudistamisen työryhmän jonka tarkoitus oli katsoa koko vanhuspalveluketju alkaen kotihoidosta ympärivuorokautiseen hoivaan nyt kun me

niin tämähän on varsin torso tai siis todella torso tässä tullaan siirtämään vastuu seuraavalle hallitukselle tällä kaudella ei tule tapahtumaan yhtään mitään mutta se piti antaa nyt vaikka vanhuspalvelulain työryhmä saa työnsä päätökseen tämän vuoden lopussa mikä kiire oli saada tämä esitys nyt

eli myös asiakkaan asuinympäristön viihtyvyydestä huolehtiminen kuuluu tämän henkilöstömitoituksen piiriin ja siellä on täysin kouluttamatonta henkilökuntaa

arvoisa puhemies nyt on päätettävä oliko tällä lakiesityksellä kiire vai ei ennen kesää käsitin että erityisesti oppositiossa oli painetta että tämä täytyy tuoda mahdollisimman nopeasti tänne eduskunnan käsittelyyn ja väititte niin kuin olen todennut itsekin että jos pelkkä nolla pilkku seitsemän henkilöstömitoitus olisi säädetty pysyvänä lakiin tuon yksittäisen kirjauksen tekeminen olisi ollut selkeästi pienempi työ kuin mitä tämä jaosto kuudessa viikossa sai aikaan eli määritteli jokaiselle ihmiselle joka on tehostetussa palveluasumisessa sellaisen hoitoisuuden mittariston millä me pärjäämme jatkossa kun me mietimme miten nolla pilkku seitsemän henkilöstömitoituksesta ei tule

arvoisa herra puhemies sitova hoitajamitoitus nolla pilkku seitsemän on todella tärkeä tavoite ja se on myös kiireellinen tavoite no nyt tässä luonnoksessa josta on ollut puhe se tulisi voimaan kaksituhattakaksikymmentä

tästä tulee sellainen vaikutelma että hallitus yrittää samaan aikaan sekä lunastaa että ohittaa vaalilupauksensa kun se lykätään tulevalle vaalikaudelle ja käytännössä sitten tulevan hallituksen rahoitettavaksi

arvoisa puhemies ensinnäkin todetaan edustaja räsäselle että ei vielä huolta nyt oli kysymys vasta työryhmän esityksestä itse kunnioitan kuitenkin tuon työryhmän esitystä se istui tuntikausia miettimässä miten hoitajamitoitus eli tämä sitova henkilöstömitoitus lakiin tulisi nyt tämä syntynyt yksimielisyys eri ammattilaisten kesken antaa kyllä pohjaa sille että eduskunnassa pystytään keskustelemaan asia argumentteihin perustuen tästä tärkeästä hankkeesta olen myöskin todennut että meillä on budjettiriihen päätökset olemassa koskien myöskin tämän tärkeän työryhmän lopputulosta se aikanaan saadaan ja tänäänhän me saimme nyt sellaisen lopputuloksen joka voidaan laittaa lausuntokierrokselle katsotaan millä tavalla se kantaa tämän kuuden viikon aikana kun käydään isoa yhteiskunnallista keskustelua hallitus on varautunut siihen että tämä lakiesitys annetaan syyskauden loppuun mennessä ja käytännössä myöskin budjettiriihessä on tehty kirjaus siitä että nämä resurssit turvataan siksi en oikein ymmärtänyt mitä tarkoititte ohittamisella nimenomaan tässä on haluttu kuulla asiantuntijat ja tehdä ratkaisu joka voisi kantaa

puhemies jokaisen tässä maassa on voitava luottaa siihen että itselle ja läheisille on tarjolla hyvää hoivaa silloin kun omat voimat eivät enää riitä kiitos ministeri kiurulle että olette ripeästi tarttunut tähän asiaan olennaista on tietysti myös varmistaa että sellaisia epäkohtia ja laiminlyöntejä jotka alkuvuodesta varmasti menivät meillä kaikilla ihon alle ei enää vastaisuudessa tapahdu yksi ihan keskeisistä vanhustenhoivan haasteista on se rekrytointi ja ja myöskin se työhyvinvointi alalla tämä koskee myös kotihoitoa kun entistä useampi ikäihminen asuu myös pidempään kotona ja saa hoivaa sinne yksi olennainen laadun tae kotihoidossa on myös se että siellä kotona käyvä hoitaja olisi mahdollisimman usein tuttu mikä tietysti vaatii myös sitä että niitä ammattilaisia on riittävästi ja heillä on aidosti mahdollisuus tehdä työnsä hyvin nyt kysyisin miten hallitus aikoo tukea kuntia ja hoiva alaa laajemmin tässä työhyvinvoinnin vahvistamisessa työnohjauksen vahvistamisessa ja myös rekrytoinnissa tällä välin kun on tämä siirtymäaika tässä muutaman vuoden sisällä

mitkä liittyvät asioihin joita tällä asialla ei laiteta kuntoon lääkehuolto on yksi näistä yksi näistä on myös työssäjaksaminen ja meidän täytyy pystyä paremmin saamaan tämä ala itse sitoutumaan nimenomaan työssäjaksamiseen minusta sekä viime että tällä hallituskaudella on ollut hyvä tahto myöskin sitouttaa alaa yhdessä toimien ja tehden siihen että itsekin voi näitä toimia tehdä eikä kaikkea tarvitse säätää laissa tätä kautta meillä on muodostumassa perinteeksi se että näitä työkokouksia alalla pidetään ja tämä asia on ollut jo esillä myös työkokouksessa eli siltä osin voi sanoa että sekä tällä että viime hallituskaudella näissä työkokouksissa on on haettu alan yhteistä panosta siihen että työnantajat näkevät että työssäjaksaminen on tärkeää ja siihen pitää panostaa nyt

arvoisa puhemies olemme valitettavasti joutuneet toteamaan ettei omavalvonta toimi varmaan muistamme kaikki iltapäivälehtien otsikot viime vuoden vaihteessa monet tehostetun palveluasumisen asukkaat ovat niin huonossa kunnossa että eivät kykene itse vaatimaan oikeuksiaan puhumattakaan siitä että kykenisivät raportoimaan epäkohdista jos nämä epäkohdat halutaan korjata tarvitaan ulkopuolista valvontaa millä tavalla hallitus varmistaa sen että aluehallintovirastot saavat tarpeeksi rahaa valvonnan tehostamiseen voiko ministeri kiuru luvata että emme näe enää haamuhoitajia

arvoisa puhemies erittäin tärkeä näkökulma tähän keskusteluun edustaja juuso on nimenomaan myös tämä valvonta kyllä valviran ja avien tarkastuskäynnit ovat osoittaneet että suomessa asiat eivät ole vielä kunnossa ja siltä osin hyvä uutinen on se että näitä resursseja

johdosta se yksin ei auta koska myöskin kiinnititte huomiota tähän omavalvontaan kyllä on on pakko sanoa että palveluiden järjestäjien puolella tämä omavalvonta on paikoitellen jäänyt hiukan toissijaiseksi kysymykseksi ja tältä osin myös omavalvonnan tarkemmat kirjaukset ja toimet ovat varmasti niin kuin olivat viime sote rakenneuudistuksen keskeisiä kysymyksiä ja ne ovat jatkossa yhä keskeisempiä yksi kysymys on myös se pitäisikö järjestäjien pystyä tekemään tässä myös yhteistyötä jopa tässä nykyjärjestäjäkentässä siltä osin toivon että saisimme tähänkin myös uusia innovatiivisia ratkaisuja nykykuntakenttään jonka kuitenkin näitä tehtäviä pitää vielä hetki

seuraava kysymys edustaja vikman
arvoisa puhemies suomen eu puheenjohtajuuskausi on erinomainen tilaisuus edistää suomelle tärkeitä teemoja pääministerin lausunnot ovat herättäneet kansainvälisen median huomion kuitenkin aivan toisella tapaa ensinnä ranskan vierailulla rinteen brexit kommentit levisivät ympäri eurooppaa jo seuraavana päivänä euroopan komissio joutui oikomaan suomen pääministerin lausuntoa toiseksi viime sunnuntaina pääministerin haastattelutunnilla rinne raportoi että kaikki eu maat ovat valmiita hyväksymään oikeusvaltiokehityksen kytkemisen eu rahoitukseen pian ilmeni ettei tämäkään lausunto pitänyt paikkaansa pääministeri johtaa suomen eu mutta viime aikoina eurooppalaiset päämiehet ovat vieneet pääministeriä kuin pässiä narusta pääministerimme lausunnot ovat aiheuttaneet laajaa hämmennystä josta on haittaa suomen uskottavuudelle kysymys kuuluu pääministeri antti rinne pystyttekö johtamaan suomen eu politiikkaa voivatko suomalaiset luottaa teidän lausuntoihinne

brexit kysymyksen se tuli muutama päivä myöhemmin kuin mitä toivottiin ranskan presidentin kanssa tulevan syy siihen miksi tuota pyyntöä esitettiin oli se että tarvitaan oikeudellinen arvio sen suhteen mitä britannian esitys käytännössä tulee tarkoittamaan oikeudellinen arvio vie aikansa ja me emme voi viedä euroopan unionin kahtakymmentäseitsemää jäsenmaata ja niitten kansalaisia viittäsataa miljoonaa ihmistä tilanteeseen jossa ei tiedetä mitä tapahtuu jos brexit toteutuu ilman

pääministeri presidencyn johtajana huolehtii siitä että keskustelu käydään

arvoisa puhemies eussa on ollut todella huolestuttavaa kehitystä oikeusvaltion demokratian ja ihmisoikeuksien osalta erityisesti unkarin ja puolan oikeistohallitukset ovat ottaneet haltuunsa tiedotusvälineitä ja oikeuslaitosta unkarissa tiedotusvälineet on valjastettu täysin hallituksen propagandalle puolassa on vielä vapaatakin mediaa mutta yleisradio on kaapattu hallituksen äänitorveksi vallassa pysyäkseen oikeistohallitukset ovat siirtäneet huomion pois omista teoistaan lietsomalla vihaa turvapaikanhakijoita kohtaan parhaillaan puolan vaalikampanjassa suurimmaksi uhaksi puolalaisille on nostettu seksuaalivähemmistöt hiljentämällä kritiikki ja kaappaamalla oikeuslaitos mahdollistetaan myös korruptio suomenkin eulle antamat varat siirtyvät liian usein johtajien lähipiirien yksityisiin taskuihin on minusta upeaa että meidän ministerimme ovat nyt pitäneet oikeusvaltiota esillä kiitos siitä mutta koska nämä eu sanktiot edellyttävät yksimielisyyttä niin puola ja unkari pystyvät toisiaan tukemalla estämään ne kysynkin mitä muita työkaluja meillä on joilla me voimme ohjata näitä demokratiasta lipsuvia maita takaisin oikeusvaltion tielle

oikeusvaltioperiaate on yksi kulmakivistä joilla on on huolehdittu siitä että euroopassa on säilynyt rauha näitten instituutioitten toiminnan ajan se että vakaus ja ihmisten hyvinvointi ovat kehittyneet on on hyvin pitkälle sen ansiota että meillä on näitä arvopohjaisia kulmakiviä euroopassa olemassa riippumattomat tuomioistuimet sananvapaus demokratia opposition toimintaoikeudet ne ovat kaikki niitä periaatteita jotka vahvistuvat oikeusvaltioperiaatteen näkökulmasta ne ovat tavallisten kansalaisten suojaksi rakennettuja elementtejä tällä hetkellä käydään kolmella tasolla jotka ovat menneet vähän sekaisin tässä keskustelussa keskustelua siitä miten oikeusvaltioperiaatetta vahvistetaan ensimmäinen taso on komission esitys siitä miten tätä oikeusvaltiodialogia käydään jatkuvasti jatkuvalla tavalla jolla tuodaan esille sekä menestyksiä että ongelmia tässä oikeusvaltiokokonaisuudessa euroopan unionin alueella toinen on artikla seitsemän mukainen menettely jossa puola on ollut ja jossa tällä hetkellä unkari on ja joka tulee jatkumaan kolmas asia liittyy ehdollisuuteen monivuotisen rahoituskehyksen ja budjetin osalta siinä suomi on ajanut yksiselitteisesti komission esitystä

arvoisa puhemies kiitos edustajalle kysymyksestä kun me puhumme eun oikeusvaltioperiaatteesta niin me puhumme eun perusarvoista niistä arvoista jotka on kirjattu eun perussopimukseen me emme siis väittele mistään poliittisista mielipiteistä tai moraalisista ihanteista vaan oikeusperustasta jolle koko unioni on rakennettu sen vuoksi on täysin perusteltua että suomi on ottanut oikeusvaltioperiaatteen vaalimisen yhteisten arvojen

tärkeätä huomata että kaikki ne toimet joita suomi pitää esillä koskettavat kaikkia jäsenmaita yhtäläisesti niin dialogin kehittäminen kuin sitten tämä monivuotisen rahoituskehyksen oikeusvaltiokytkentä joka edustaja vikman on etenemässä tällä hetkellä juuri siltä pohjalta kuin komissio alkuperäisessä esityksessään esitti

arvoisa puhemies kokoomuksen pitkäaikainen tavoite on ollut oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen kytkeminen eu rahoitukseen olemme tyytyväisiä siihen että oikeusvaltioperiaate on yksi suomen eu puheenjohtajakauden päätavoitteita

riippumattomuutta tämä on tappio eulle ja pettymys suomelle voi jopa kysyä vaikuttiko pääministerin ennenaikainen lausunto johon edellisessä kysymyksessä viittasin tavoitteemme etenemiseen suomen puheenjohtajuuskaudella on hyvä että tukien väärinkäyttöön nyt puututaan seuraavaksi olisi luontevaa käydä varsinaisen aiheen eli oikeusvaltioperiaatteen loukkausten kimppuun pääministeri rinne edistääkö suomen hallitus jatkossa oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamisen kytkemistä eu rahoitukseen vai onko hallitus tyytynyt vähempään tai jopa luopunut tavoitteestaan ovatko lausuntonne vaikeuttaneet suomen tavoitteiden saavuttamista

jota viedään eteenpäin ja sitten kolmantena tästä ehdollisuudesta joka liittyy monivuotiseen rahoituskehykseen ja

tämä viimeksi mainittu tarkoittaa sitä että ollaan viemässä eteenpäin täsmälleen se esitys joka komissiolta on tullut liittyen tähän ehdollisuuteen suhteessa ja se näyttää nyt ensimmäisen kerran valoisalta siinä mielessä että se on toteutumassa siellä unkari puola ja muut jotka ovat haranneet vastaan tässä kysymyksessä ovat valmiit hyväksymään tämän asian viemään sitä eteenpäin se oikeusvaltioperiaatteen kytkentä tähän tarkoittaa sitä että jos

esimerkiksi tuomioistuinjärjestelmä tai syyttäjäjärjestelmä ei toimi kyseisessä maassa oikeusvaltioperiaatteen mukaan niin rahahanat voidaan saman tien jäädyttää ja sen jälkeen on normaalit valitusmahdollisuudet euroopan unionin tuomioistuimelle mikä tuottaa läpinäkyväksi sen tilanteen että oikeusvaltioperiaatetta tässä maassa ei nyt noudateta komission tai neuvoston arvion pohjalta se johtaa käytännössä siihen että tämä oikeusvaltiokytkentä tulee hyvin vahvasti tähän budjettiin ja monivuotisen rahoituskehyksen ympärille rakennettua
siellä useampikin ministeri nostaa kättään annetaan ministeri henrikssonille äsken jäi saamatta
arvoisa puhemies kiitos tästä tärkeästä kysymyksestä suomihan on saanut valtavan paljon kiitosta siitä että olemme nostaneet oikeusvaltioperiaatteen meidän puheenjohtajuuskaudella keskiöön tästä on tullut paljon paljon kiitosta ja haluan sen välittää myös eduskunnalle meillä on oikeusministereitten kokous tulevana maanantaina siellä tullaan keskustelemaan muun muassa korruption torjunnasta ja kun meillä oli epävirallinen oikeusministereitten ja sisäministereitten kokous täällä helsingissä heinäkuussa niin me keskustelimme ensimmäistä kertaa ylipäänsä eun oikeusministereitten kokouksessa oikeusvaltioperiaatteen tärkeydestä jokainen maa oli sitä mieltä että tästä asiasta meidän pitää keskustella jatkossakin ja se on mielestäni hienoa että tämmöistä palautetta on tullut sitten vielä mitä tulee oikeuslaitoksen itsenäisyyteen ja tehokkuuteen niin meillä on myös toisenlaiset välineet meillä on niin kutsuttu eu justice scoreboard jolla myös voidaan vertailla miten oikeusvaltiokehitys tapahtuu

tämä oikeusvaltioperiaatteen puolustaminenhan todella liittyy vahvasti meidän puheenjohtajaohjelmaamme ja on erittäin tärkeää että se viedään nyt eteenpäin täytyy sanoa että vaikka olen aika pitkään tätä asiaa seurannut en ole vielä päässyt kyllä ihan täysin täysin selville siitä mitä tässä nyt on saavutettu niinpä kysyn vielä onko nyt niin että kun tämä artikla seitsemän mukainen menettely ei ole tehonnut suhteessa puolaan

tehoa myöskään suhteessa unkariin rahoituskehyksiä käyttämällä takaamaan se että että esimerkiksi unkarissa ja puolassa oikeuslaitos toimii riippumattomasti siellä on oppositiolla toimintaedellytykset siellä on sanomalehdillä vapaat toimintaedellytykset että me saavutamme ne tavoitteet joita me tässä haluamme

näitä tavoitteita suomi vie eteenpäin näillä kolmella eri kokonaisuudella jotka komission esitysten pohjalta ovat eussa keskustelun kohteena ylipäätään tulee läpi mennessään tarkoittamaan sitä että euroopan unionissa käydään jatkuvasti keskustelua siitä miten oikeusvaltioperiaate toteutuu jäsenmaissa jos on hyvää kehitystä se tulee läpinäkyväksi jos on huonoa kehitystä se tuodaan läpinäkyväksi tätä kautta synnytetään painetta sen suhteen että näitä esittämiänne asioita voidaan viedä eteenpäin sitten on tämä artikla seitsemän mukainen menettely joka ei ole valitettavasti puolan

toimintaan vaikuttanut vaikka sitä on kaksi kertaa pidetty kuulusteluissa tämän asian ympäriltä nyt

unkari joutuu toiseen kuulemiseen tämän asian ympäriltä toivon että unkari ottaa asioissa vaarin puolakin otti joitakin asioita huomioon tämä kolmas asia eli tämä ehdollisuus suhteessa tähän budjettiin tulee tarkoittamaan joitakin osia nykyistä tilannetta paremmiksi ei kaikkia valitettavasti

arvoisa puhemies rahoituskehysneuvotteluita on käyty nyt johdollani ja kaiken aikaa työn alla on ollut eu varojen kytkentä oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamiseen juuri siinä muodossa kuin eun komissio esitti alkuperäisessä esityksessään vuonna kaksituhattakahdeksantoista

juuri se lisäarvo se puuttuu sellaisiin väärinkäytöksiin jotka ovat yksittäisiä kelmejä laajempia eli liittyvät oikeusvaltion toimivuuteen ja kyllä me tätä kautta voimme kiristää ruuvia jäädyttää varoja niissä maissa joissa oikeusvaltioperiaatteet eivät toteudu sen lisäksi meillä on muita välineitä kuten pääministeri kuvasi me etenemme teemme työtä usealla saralla teemme parhaamme ja tunnustamme sen että puoli vuotta on lopulta aika lyhyt aika saada

arvoisa puhemies todellakin puoli vuotta on lyhyt aika ja nyt tämä puheenjohtajakautemme on hallituksen toimesta käytännössä tuhlattu kun suomen pitäisi puhua teollisuuden kilpailukyvystä väylähankkeista maataloudesta ja puolustaa pienten maiden itsemääräämisoikeutta niin mitä tekee hallitus yrittää tartuttaa koko eurooppaan ilmastopaniikin ja vouhotuksen ja hyökkää muita maita vastaan tämän poliittisen oikeusvaltiokehityksensä nimissä

arvoisa puhemies minä en tunnista edustaja mäkelän puheenvuorosta mitään totuudenmukaista sitä sitä kohtaan mitä itse olen havainnut eurooppalaisten päämiesten kanssa keskustellessa itse asiassa itse asiassa käytännössä suomea on kiitetty todella vahvasti siitä panoksesta jonka suomi on puheenjohtajakaudellaan jo tähän mennessä koko

komission uuden strategian jalkauttamiseen ja eun uuden strategian jalkauttamiseen laittanut siihen kuului juuri se mitä kuvasitte uudenlaisen elinkeinorakenteen vahvistaminen koulutuksen vieminen eteenpäin pysyvien hyvien työpaikkojen synnyttäminen eurooppaan kestävällä tavalla ekologisesti taloudellisesti ja sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla tämä on äärimmäisen tärkeä suomen puheenjohtajakauden tavoite jota viedään vahvasti eteenpäin ja itse asiassa paljon paljon tulee kiitosta niin että voitte olla rauhassa

arvoisa puhemies suomi hoitaa nyt eun puheenjohtajuutta kolmatta kertaa kaksi ensimmäistä meni erinomaisesti sanalla sanoen tämä kolmas on kyllä lähtenyt aika kangerrellen liikkeelle tuorein tapaus tästä nähtiin unkarissa muun muassa politiikan tutkimuksen professori markku jokisipilä on kuvannut melkoiseksi pannukakuksi perinteisesti suomen vahvuus eu puheenjohtajuuksien hoitamisessa on ollut se että siellä olemme yhtenäinen joukkue joka toimii yhdessä kompromisseja hakien ja diplomatian keinoja käyttäen nyt euroopassa on syntynyt kuva että suomi on puheenjohtajamaana melko arvaamaton tämä ei ole kestävää politiikkaa haluaisin kysyä pääministeri rinteeltä olisiko parempi toimia kansainvälisissä yhteyksissä ministeri tuppuraisen sanoin maltillisemmin ja diplomaattisemmin ja olla näin edesauttamassa suomen linjaa

arvoisa puhemies edustaja wallinheimo suomi on toiminut rauhallisesti diplomaattisesti ja asioita eteenpäin vieden keskustellen aivan niin kuin kuvasitte että pitäisikin jos tällä hetkellä miettii niitä yhteistyötahoja joittenka kanssa on viety euroopan unionin asioita eteenpäin niin yksi keskeinen yhteistyökumppanikokonaisuus ovat nettomaksajat joittenka kanssa ollaan haluttu viedä oikeusvaltioperiaatetta ilmastonmuutokseen liittyvää kokonaisuutta ja myös maahanmuuttoon liittyvää kokonaisuutta kaikkien eurooppalaisten näkökulmasta oikeaan suuntaan ja hyvään suuntaan niin kuin sanoin on itse asiassa kiitetty kovin paljon sitä työtä mitä suomi yleisten asioitten neuvostossa ministeri tuppuraisen johdolla ja muuten sekä alakohtaisissa neuvostoissa että myös eurooppa neuvostossa on tehnyt näissä asioissa voitte olla vakuuttunut että suomen tästäkin puheenjohtajakaudesta tulee kuvaamallanne tavalla ensimmäisen ja toisen kauden jälkeen erittäin menestyksellinen

arvoisa puhemies politiikka kuuluu tähän saliin ja siksi sallittakoon tämä edustaja wallinheimonkin puheenvuoro minusta siinä kuulosti kyllä hieman kokoomuksen pettymys ettei se itse ole nyt hoitamassa tämän hallitusohjelman mukaisesti tätä eurooppapolitiikkaa jossa toimimme aktiivisesti ja avoimesti eun eturivissä niin kuin pääministeri rinne on sanonut sillä tavalla me toimimme vahvistamme eun yhtenäisyyttä vahvistamme eun toimintakykyä koska me tarvitsemme unionia joka pystyy ratkomaan globaaleja kriisejä kuten ilmastokriisi eriarvoisuus kasvavat konfliktit suurvaltojen välillä tähän pääministeri rinteen hallitusohjelma on rakennettu ja siihen myös meidän eu ja hyvää palautetta on tullut muilta jäsenmailta kyllä meitä pidetään pragmaattisina ja rauhallisina ratkaisukeskeisenä jäsenmaana jolle uskotaan muun muassa niinkin vakavia ja vaikeita asioita kuin monivuotisen rahoituskehyksen neuvottelu tältä osin viemme työtä eteenpäin mutta ei tämä eu politiikka mikään soolosuoritus ole kyllä tässä tarvitaan myös muiden maiden suopeutta tällä hetkellä jännitteitä on paljon pinnalla mutta onneksi me suomalaiset olemme siellä tuomassa tämmöistä rauhallista järjen ääntä

arvoisa puhemies suomi toimii eu puheenjohtajana harkiten ja maltilla kuten pääministeri täällä totesi niin miten sitten on mahdollista että euroopan komissio joutuu korjaamaan suomen pääministerin lausuntoja vielä rinteen lausuntoihin ne nimittäin herättävät huomiota laajemminkin kuin vain eu keskusteluissa tänään saimme lukea muun muassa suomen kuvalehdestä energiapolitiikan linjaukset joista jää kyllä pohtimaan onkohan hallitus näistä tietoinen siis muu hallitus rinteen lisäksi rinne nimittäin totesi turpeen verotus kuuluu energiaverouudistukseen turpeen tuki tulee poistumaan sieltä keskustan ryhmä ehätti jo puheenjohtajansa suulla toppuuttelemaan että turveasiaa tarkastellaan ensi vuonna osana yritystukia kysynkin kysynkin energia asioista vastaavalta ministeriltä pitääkö pääministerin lausuma tässä paikkansa tuleeko turpeen tuki poistumaan onko asia siis jo päätetty kuten pääministerin sitaatti sanoo no

useita asioita joista syntyy hirveä sekamelska myöskin kokoomuksen kysyjän toimesta jos haluan vastata tähän ensimmäiseen kysymykseen liittyen näihin väitettyihin selityksiin komission puolelta niin nehän eivät ole mitään selityksiä vaan komission tiedottaja totesi siihen että ei ole muutettu minkäännäköisiä aikarajoja komission toimesta ja sehän pitää paikkansa ei kukaan ole koskaan väittänytkään että on muutettu joitakin aikarajoja vaan todettiin presidentti macronin kanssa että olisi tärkeää saada britannian esitykset syyskuun loppuun mennessä jotta niistä voidaan tehdä

ei ollut missään tapauksessa kenenkään tarkoituksena muuttaakaan mitään aikarajoja vaan painostaa britanniaa tekemään esitykset jotta voidaan suojata tavallisia eurooppalaisia tavallisia suomalaisia siltä taloudelliselta uhkalta mikä on tulossa kovasta brexitistä

seuraava kysymys edustaja harkimo
arvoisa puhemies välikysymyksen yhteydessä perustelin ministeri harakalle ettei palkkatuki olisi ratkaisu työttömyyteen vaan pitäisi kannustaa myös suomalaisia työnhakijoita vaikkapa muuttorahalla jos emme emme anna työttömille suomalaisille porkkanaa siirtyä työn perässä esimerkiksi jonkun siirtorahan muodossa meidän on vaikea saada heidät työllistettyä silloin voi käydä niin kuin olympiastadionin korjauksessa että maksetaan ulkomaalaisille alipalkkaa jos emme pysty valvomaan valtion rahalla meidän silmiemme alla tässä naapurissa tehtyä remonttia niin miten muka muualla suomessa ei siis kannata kannustaa harmaaseen talouteen vaan kannustaa suomalaisia liikkumaan työn perässä kun nyt ette pysty harmaata taloutta poistamaan meinaatteko tehdä jotain että saadaan suomalaiset liikkumaan

arvoisa puhemies olen todella iloinen siitä että edustaja harkimo otti tämän asian keskusteluun koska vastasin välikysymyskeskustelussa esittämäänne kysymykseen mutta olitte jo poistunut salista ettekä ilmeisesti tähän päiväänkään mennessä ole kuullut vastaustani eli siis hallitusohjelmassa on määritelty se että muuttoavustusta korotetaan niin että siitä työnantajan maksamasta muuttokorvauksesta henkilölle joka muuttaa työn perässä uuteen työhön

edustaja tanus
arvoisa puhemies syntyvyys on laskenut jo kahdeksana vuonna peräkkäin eikä kuluva vuosi näytä tuovan muutosta negatiiviseen kehitykseen tilastokeskus julkaisi maanantaina tuoreimman väestöennusteensa jonka mukaan suomalaisten syntyvyys vähenee vielä vuosi sitten ennakoitua huomattavasti nopeammin viimeaikaiset lapsikielteiset kannanotot osoittavat selkeästi että olemme todella kaukana lapsiystävällisestä yhteiskunnasta vaikka toki asia on monitahoinen ja poliittiset toimet ovat vain osa keinovalikoimia asiaan on todella tartuttava tästä talosta tulee lähteä selkeä viesti että jokainen syntyvä lapsi on äärimmäisen arvokas ja tervetullut yhteiskunnan jäsen kysynkin asianosaiselta ministeriltä onko hallituksella aikomus edistää lapsimyönteistä perhepolitiikkaa

arvoisa puhemies hallitus on jo ensimmäisessä talousarviossaan tekemässä useita lapsiystävällisiä ja lapsimyönteisiä päätöksiä opetus ja sivistystoimen osalta voin sanoa että ensi vuoden budjetti tulee pitämään sisällään kolmensadanviidenkymmenen miljoonan edestä panostuksia koulutukseen kaikilla koulutusasteilla mukaan lukien erittäin tärkeitä panostuksia varhaiskasvatukseen jolla palautetaan kaikkien lasten tasa arvoinen oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen sekä pienennetään varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja

minä haluan kiittää edustaja tanusta teidän kysymyksestänne se on aivan oikea tässä ajassa on todettava että kyllä perheillä on haasteita taloudellisen taloudellisen puutteen ovat monet perheet tässä tunnustaneet suomessa elää sataviisikymmentätuhatta köyhää lasta ja lapsiperheköyhyys on valitettavasti vieläkin sellaisella tasolla että me emme voi millään tavalla hyväksyä sitä että että me joudumme sanomaan että monet lapset eivät saa elämälleen sellaista alkua ylipäätään yhteiskunnassa pitäisi turvata siksi nyt on joukko toimia tehty nimenomaan lapsiperheköyhyyden vähentämiseksi mutta tämä syntyvyyden nostaminen ja perheiden kannustaminen siihen että pyritään kohti toivottua lapsilukua on erittäin tärkeätä ja yhteiskunnalla on iso tehtävä myös luoda positiivista mielialaa siinä että

ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen

nyt päätetään kannanotosta kertomuksen johdosta

arvoisa puhemies käsittelyssä on tosiaan eduskunnan tilintarkastajien kertomus ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksestä toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta kaksituhattakahdeksantoista tarkastusvaliokunta on kuullut muun muassa tilintarkastajien puheenjohtajaa sekä instituutin johtajaa ja tilintarkastajien kertomukset ovat jälleen niin sanotusti puhtaita eli tilintarkastajilla ei ole huomautettavaa tarkastusvaliokunta toteaa että tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti ja mietinnössään valiokunta on kiinnittänyt huomiota myönnettyihin määrärahoihin ja niiden käyttöön sekä toiminnan kuluihin ja niiden muutoksiin

osalta ei ole nostettu esille erityiskysymyksiä ja päätösehdotuksenaan valiokunta on ehdottanut että eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomusten johdosta

arvoisa herra puhemies tästä tilintarkastuskertomuksesta ei ei sinänsä ole suurempaa kommentoitavaa koska se antaa niin sanotusti puhtaat paperit kaikki on toimitettu niin kuin pitää tilintarkastajilla ei ole huomautettavaa ulkopoliittisen instituutin toimintaan noin kolmen pilkku yhdeksän miljoonan euron menot viime vuonna josta kaksi pilkku viisi miljoonaa euroa henkilöstökuluihin eli henkilöstö ottaa luonnollisesti suurimman osan budjetoidusta rahasta koska ulkopoliittinen instituutti tekee tutkimusta tulin valituksi ulkopoliittisen instituutin neuvottelukunnan puheenjohtajaksi pari viikkoa sitten ja ja tämä rooli mikä ulkopoliittisella instituutilla meidän yhteiskunnassamme on on minun mielestäni tärkeä me tarvitsemme tällaisen riippumattoman tutkimuslaitoksen ja tuo näkökulmia kansainvälisiin suhteisiin eu politiikkaan liittyen ja tuo meille poliitikoille tärkeää informaatiota tietoa poliittiseen keskusteluun ja käy myöskin debattia tiedotusvälineissä tuoden laaja alaista näkökulmaa niin kauppaan turvallisuuteen kun liikkuvuuteen liittyvistä liittyvistä ulkopoliittisista asioista kaiken kaikkiaan ulkopoliittisella instituutilla on hyvä ja merkittävä merkittävä rooli toiminta jatkuu myöskin myöskin vakaana ulkopoliittinen instituutti sai valittua nyt uuden johtajan ja hän aloittaa ensi vuoden vuoden alusta varmasti haasteita tulee riittämään riittämään myös tulevaisuudessa ja tutkimussarkaa tulee riittämään tutkimusohjelma on on nyt lyöty lukkoon aina vuoteen

saakka jonka jälkeen alkaa uusi ohjelmakausi ja alkavat uudet uudet painotetut alueet mihinkä tutkimusta ohjataan tilintarkastusraporttikin kohdentaa ja ja tarttuu vaikka viime vuonna rahoitus oli noin kolme pilkku yhdeksän miljoonaa euroa niin nyt sekä valtion budjetoitu osuus tulee hieman kasvamaan että myöskin ulkopuolisen rahoituksen osuus tulee hieman kasvamaan ja tämä on tietysti merkittävä asia että meidän tutkimuslaitoksemme pystyy myös hankkimaan ulkopuolista rahoitusta tutkimustaan tekemään kaiken kaikkiaan on hyvä että ulkopoliittinen instituutti pystyy tuomaan meille riippumatonta tietoa tulevaisuudessakin

puhemies tarkastusvaliokunnassa asia oli ongelmaton ja tilintarkastuskertomus on puhdas siinä suhteessa ei ollenkaan mitään moitittavaa päinvastoin hyvin on asiat hoidettu se mihin kiinnitin tässä toimintakertomuksessa huomiota on se että että kun täällä tutkimuksessa on näitä instituutin painopistealueita

käsitelty niin siellä on eun ulkosuhteet venäjän ulkopolitiikka ja sisäinen tilanne ja kehitys sitten yhdysvallat ja kiinan ulkopolitiikka sitten poikkileikkaavana euroopan turvallisuuskysymykset ilmasto energiapolitiikka ja arktinen politiikka nämä ovat kaikki tärkeitä aiheita ja kun ottaa huomioon sen että instituutissa on noin neljäkymmentä henkilöä töissä joista tutkijoita on reilu kaksikymmentä niin aivan koko maailmaa ei tietenkään voida tutkia mutta kun neuvottelukunnan puheenjohtaja savola tuossa viittasi siihen että jatkossa voidaan tarkkailla niitä painopistealueita näin ymmärsin niin haluan nostaa afrikan roolin tässä esille afrikka on nyt jäänyt tässä vähemmälle huomiolle ehkä pikkuisen sivuraiteelta se saattaa tulla sieltä jos esimerkiksi kiinan ulkosuhteita ja vaikutuskanavia mietitään mutta suoranaisena tutkimuskohteena afrikka ei ole euroopan näkökulmasta ja suomen näkökulmasta afrikka on on kyllä alue jota kannattaa tutkia monestakin syystä ensinnäkin ilmastonmuutos toisena valtava väestönkasvu afrikassa muuttoliike ja sitten tietysti positiivisena piirteenä se että että afrikka tarjoaa myös nousevia talouksia ja taloudellisia mahdollisuuksia niin suomelle kuin euroopallekin eli afrikan suhteen suomessa tarvitaan myös tutkittua tietoa

puhemies tässä yhteydessä on hyvä sanoa muutama sana ulkopoliittisen instituutin toiminnasta viime vuosina ovat kansainvälistä politiikkaa hallinneet suurvaltasuhteiden kriisit ja huoli monenkeskisen sääntöpohjaisen kansainvälisen järjestyksen rapautumisesta myös meillä euroopassa on tapahtunut paljon poliittisia muutoksia ja kaikki nämä ovat heijastuneet myöskin suomeen lisäten epävarmuutta tällaisessa tilanteessa laadukkaan tutkimus ja ennakointitiedon merkitys korostuu ulkopoliittisen instituutin tehtävänä onkin tuottaa tätä korkeatasoista tieteellistä tutkimusta ja ja asiantuntemusta sekä suomen sisäiseen keskusteluun ja päätöksenteon tueksi että myöskin sinne kansainvälisille areenoille kun minä luin tätä ulkopoliittisen instituutin toimintakertomusta ja tilinpäätöstä niin kyllä tulin vakuuttuneeksi toiminnan laadusta ja merkittävyydestä ja oli ilo lukea että esimerkiksi julkaisuja hyödynnetään laajasti kansallisesti ja kansainvälisesti ja ja työstä on saatu myös erilaisia palkintoja ja ja tunnustuksia

kiitettävä ja instituutilla tuntuu olevan hyvä maine tasokkaana seminaarien järjestäjänä vaikuttaa siltä että instituutissa työskentelee kansainvälinen koulutettu ja innostunutkin henkilöstö tarkastusvaliokunnan varapuheenjohtajana voin antaa kiitosta myös siitä että instituutissa hyvän hallintotavan mukaiset toimintamallit ohjeet ja määräykset ovat vakiintuneita toimintaprosesseja ja esimerkiksi sisäinen valvonta ja riskienhallinta täyttävät niille säädetyt edellytykset eli kaiken kaikkiaan

ei ehkä sen enempää koska se todellakin antaa puhtaat paperit toiminnasta mutta sinällänsä ulkopoliittisen instituutin toiminnasta muutama sana olen siinä neuvottelukunnassa nytten toista kautta ja täytyy sanoa että täällä edellä kollegat ovat nostaneet esille kehuja joihin itsekin voin yhtyä ja todeta että todellakin tutkimustoiminta erilaiset seminaarit raportit kuukausijulkaisut ja vastaavat ovat kyllä tasokkaita ja ja mikä ehkä parasta nämä monet tilaisuudet keräävät tavallisia kansalaisia tämä ei ole mitään elitististä touhua ikään kuin jotain sfääreissä tapahtuvaa ulkopoliittista keskustelua joka ehkä takavuosina vain harvojen herkkua vaan todellakin he ovat pystyneet näillä ajankohtaisilla ja asiaan osuvilla teemoituksilla ja näillä raporteilla nostamaan asioita keskusteluun ja tuomaan niitä niitä nimenomaan kansalaisten kansalaisten äärelle siinä mielessä voi sanoa että tämä työ on ollut kustannustehokasta ja laadukasta tiedän että noissa rekrytoinneissa on myöskin tällaisia nousevia kykyjä jos näin voi sanoa opiskelijoita jotka ovat tehneet hyviä väitöskirjatutkimuksia ja muita pystytty nostamaan sinne tutkijoiksi on varmasti antanut myöskin kannuksia sitten eteenpäin monille tutkijoille

miten ulkopoliittisesta instituutista sitten tuli osa eduskuntalaitosta juhlapäätökseen joka kaksituhattakuusi eduskunnan juhlavuonna tehtiin muistan niitä keskusteluja silloin kuviteltiin että tämä on nyt tämmöinen jonkunlainen eu

sitten lähdetään ohjailemaan keskustelua todellakin se oli aika hurjaa se pyöritys mitä silloin käytiin tämän juhlapäätöksen ympärillä ja oli aika kummallisia kummallisia ajatuksia siitä mitä tämä ulkopoliittinen instituutti tulisi tekemään mutta voi sanoa että nämä vuodet ovat osoittaneet että tämä paikka tämä sijoitus nimenomaan

sanoa että nämä viime vuodet teija tiilikaisen johdossa ovat olleet kyllä instituuttia erinomaisesti eteenpäin luotsaavia ja ja hänelle suuri kiitos siitä mitä hän on näitten vuosien aikana tehnyt nyt sitten uusi johto aloittaa ja vie varmasti instituuttia edelleenkin edelleenkin eteenpäin ja hyvään suuntaan tosiaankin kyllä suomen eduskuntalaitos tämäntyyppisen oman tutkimuslaitoksen ansaitsee ja tarvitsee ja tällä tavalla pystymme sitten hyödyttämään koko kansakuntaa näillä erilaisilla erilaisilla tutkimustiedoilla ja ja myöskin näillä ajankohtaisilla raporteilla

arvoisa puhemies on mielenkiintoista kuulla että tällaista epäiltiin joskus että tästä instituutiosta voisi tulla jonkinlainen eu propagandakoneisto koska omasta näkökulmastani se näyttäytyy juurikin sellaisena tänäkin päivänä en ole ollenkaan vakuuttunut ulkopoliittisen instituutin tämän hetken toiminnasta sen sijaan että se tuottaisi puolueetonta tietoa päätöksenteon tueksi niin se vaikuttaa enemmän olevan itse itsenäinen poliittinen toimija joka haluaa ohjata keskusteluja johonkin tiettyyn suuntaan erityisesti tämä tietysti liittyy väistyvän johtajan henkilöön hän on profiloitunut poliittisesti hyvin voimakkaasti mutta myös monet muut tutkijat ovat ulostuloillaan tehneet itsestään enemmän poliittisia keskustelijoita kuin puolueettomia tutkijoita sitten tämä vaikuttavuus jos meillä on kaksikymmentä tutkijaa palkattuna mutta on vaikea nimetä mitään konkreettista asiaa mitä tämä kyseinen taho on saanut aikaan niin mitä näille verorahoille saadaan vastineeksi henkilöstöongelmista kyseisellä taholla on puhuttu jo julkisuudessakin tämä kaikki ei herätä minkäänlaista luottamusta edellytänkin että neuvottelukunta puuttuu jatkossa näihin ongelmiin ja antaa meille vastinetta budjettirahoille valitettavasti joudun toteamaan että nämä neuvottelukunnan jäsenten äskeiset puheenvuorot eivät myöskään luo luottamusta siihen että näihin ongelmiin tullaan puuttumaan puuttumaan

viestinviejä täältä eduskunnasta ulkopoliittiseen instituuttiin päin niin tutkijoille kuin hallitukselle ja mikäli näitä näitä huolia on niin ilman muuta me niitä eteenpäin välitämme perussuomalaisillakin on oma edustaja tässä neuvottelukunnassa edustaja antikainen joka joka erinomainen edustaja teidän riveistä onkin joten voitte myös omassa puolueessanne suoraan saada tuotua sitä viestiä neuvottelukunnan pöydän ääreen mutta herra puhemies edustaja kiuru nosti esiin tutkimusohjelmat tällä tutkimuskaudella joka siis on alkanut jo ennen tämän neuvottelukunnan aloittamista on keskitytty kolmeen osa alueeseen euroopan unionin tutkimusohjelmaan eun itäiseen naapurustoon sekä venäjään ja kolmantena globaaliin turvallisuuspolitiikkaan jossa tietysti luonnollisena osana ovat transatlanttiset suhteet suhteet yhdysvaltoihin päin ovat ovat keskeisessä keskeisessä roolissa kaikki kolme ovat hyvin ajankohtaisia tärkeitä ja niitä mitä mitä esimerkiksi euroopassa ja kyselytunnillakin keskustelu toi esille meillä on tapahtumassa aika iso myllerrys euroopassa niin brexitin suhteen kuin kuin sisäisten neuvotteluiden suhteen oikeusvaltiokehityksestä rahoituksesta ja niin edelleen joten siihen pitääkin olla olla panostusta tietysti luonnollisena osana naapurimaastamme venäjästä missä tapahtuu jatkuvasti ja ja menneitten vuosien vuosien asioista mitä on ukrainan suhteen tapahtunut me tarvitsemme myöskin sitä sitä tietoa kuinka venäjä kehittyy meidän naapurinamme ja luonnollisesti kuinka me pystymme sitä tutkimustietoa hyödyntämään siinä että voimme niitä suhteitamme sinne sinne parantaa puhumattakaan globaalista globaalista yhteistyöstä yhdysvaltoihin päin päin yhdysvallat on kuitenkin se mahti maailmalla niin kaupallisesti kuin sotilaallisesti ja heidän ajattelutapaansa meidän on hyvä hyvä myöskin tuntea ja analysoida mutta sitten tähän afrikka politiikkaan on aivan oikein että nyt nostetaan tässäkin keskustelussa esiin niitä tutkimusosa alueita mitä halutaan viedä eteenpäin valmistelussa on kaiken aikaa seuraava tutkimuskausi ja afrikka on varmasti yksi niistä keskeisistä asioista jotka vaikuttavat koko eurooppaan mutta vaikuttavat myös suomeen se valtava paine siirtolaisten määrään joka sieltä eurooppaan olisi tulossa se miljoonien ihmisten ihmisten epävarmuus tulevaisuudesta ja se kuinka sitä afrikan omaa kehitystä siellä pystyisi tukemaan sillä tavalla että sieltä ei tarvitsisi muualle lähteä siltä osin varmasti tarvitaan meille myöskin tutkittua tietoa

kyllä nämä terveiset ainakin omalta osaltani vakavasti että tämä voisi olla yksi yksi tutkimusalue mahdollisesti näitten lisäksi mutta mutta ainakin ainakin yhtenä osana osana tätä kokonaisuutta

arvoisa herra puhemies erityisen vahvana turvallisuuspolitiikan asiantuntijana tunnettu edustaja savola käytti tässä edellä hyvän varmasti on painavia perusteita sille että tässä neuvottelukunnan jäsenet ovat ottaneet esille myös tätä afrikka painotusta joka tällä hetkellä tuntuu olevan suomenkin hallituksen erityinen mielenkiinnon kohde kun neuvottelukunnan jäsenet ovat tässä nyt avanneet näitä ulkopoliittisen instituutin tutkimussuuntia niin haluan nyt tässä keskustelussa kuitenkin muistuttaa suomen sijainnista keskellä euroopan arktista aluetta tämä arktisen alueen kysymysten tutkimus on varmasti kuitenkin meidän ympäristössämme sellainen erityisen relevantti kysymys en yhtään halua väheksyä sitä etteikö vaikkapa afrikka ole tärkeä tutkimuskohde ja suomen yhdessä eurooppalaisten kumppaneiden kanssa tulee tietysti vaikuttaa juuri niistä lähtökohdista joita tuossa edustaja savolakin otti esille kehitystä voidaan viedä oikeaan suuntaan myös euroopan näkökulmasta mutta jotta suomi on vahva jotta eurooppa on vahva niin mielestäni meidän tulee täällä omalla kotialueellamme ymmärtää niitä ilmiöitä joita tapahtuu kyetä tarttumaan niihin mahdollisuuksiin joita euroopan arktinen

arvoisa puhemies kehottaisin edustaja mäkelää osallistumaan näihin erilaisiin seminaareihin mitä mitä ulkopoliittinen instituutti järjestää koska itse olen kyllä havainnut sen että ne ne ovat moniäänisiä elikkä siellä todellakin voi olla hyvinkin vastakkaisia näkemyksiä aiheen ympäriltä ja nimenomaan tällaisillahan on tarkoitus koota erilaisia näkemyksiä aihepiiristä ja saada keskustelua aikaiseksi ja ja siinä mielessä en ihan ymmärtänyt kun kun totesitte että jollakin tavalla näillä tutkimustuloksilla pitäisi pyrkiä johonkin tiettyyn päämäärään nimenomaan sehän olisi juuri sentyyppistä vääränlaista vaikuttamista jos ajatellaan että on joku päämäärä johon sitten tutkimustuloksia lähdetään

tieteellinen tutkimus on moniäänistä ja siellä tulee erilaisia näkemyksiä asioitten ympäriltä esille tietenkin nämä tutkijat varmasti jokainen käyttävät ääntänsä siinä tutkimustiedeyhteisössä ja ovat siinä vapaita sen tekemään ei heitä ole sillä tavalla suitsittu ja heidän kanssaan voi olla samaa mieltä tai eri mieltä itse olen kyllä kokenut että ulkopoliittisella instituutilla on varsin tasapainoinen lähestymiskulma ollut eri asioihin ja on uskallettu ottaa ajatellaan nyt vaikkapa tai vaikkapa krimin kriisiä ja kaikkea sinä aikana heti välittömästi oli myöskin näistä aiheista seminaari ja briefing papereita ja vastaavia jotka olivat sitten keskustelussa ja ja niitä jaettiin sitten eteenpäin niin että siinä mielessä

itse olen kyllä tämmöisenä voisiko sanoa eu liittovaltiokehityskriittisenä kokenut että ulkopoliittisessa instituutissa nimenomaan on pyritty aika monipuolisesti lähestymään aihealuetta vaikkapa eun kehitystä ja tuomaan juuri niitä erilaisia näkökulmia siihen mihin suuntaan mihin suuntaan tässä ollaan menossa mihin suuntaan kenties pitäisi olla menossa ja mihin suuntaan ei ja siinä mielessä en tunnistanut tästä edustaja mäkelän mäkelän puheenvuorosta ulkopoliittisen instituutin voisiko sanoa käyttäytymistä että se olisi tämäntyyppistä mutta todellakin kaikki nämä tilaisuudet ovat avoimia kaikille joten ei muuta kuin jokainen seuraamaan niitä ja ottamaan sitten kantaa siltä pohjalta kun on asioihin tutustunut ja todellakin perussuomalaiset istuvat siellä neuvottelukunnassa ihan niin kuin kaikki muutkin puolueet ovat edustettuina

voidaan mitata mitata sitä kuinka monta senttimetriä palstamillimetriä on tullut tekstiä se on se määrällinen mutta se laadullinen puoli on vaikeampaa näitä määrällisiä tavoitteita on tässä ulkopoliittisen instituutin tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessakin kerrottu julkaisujen määrästä kerrotaan kerrotaan instituutin tutkijoiden kotimaisesta medianäkyvyydestä kuinka paljon heitä on eri tiedotusvälineissä lainattu miten heitä on käytetty asiantuntijoina valtionhallinnossa ja erilaisissa seminaareissa on viitattu kultaranta keskusteluihin ja ja sitten on vielä näiden tieteellisten kirjojen määrä aina voi pohtia myös siitä näkökulmasta että jos näitä ei olisi niin mikä taho tai mikä tieto korvaisi tämän tiedon joka nyt on käytettävissä mittaaminen on erittäin vaikeaa varsinkin kun kun mennään perustutkimuksen puolelle niin se mittaamisen haaste on aina olemassa

itse olen käyttänyt tutkijoiden osaamista eduskuntatyössäni apuna ja apua on tullut hyvinkin nopeasti kun on vaan ymmärtänyt kysyä ja on tiennyt että tällainenkin laitos on olemassa sieltä on tutkittua tietoa ja näkemystä saanut oman oman työn tueksi olettaisin että voisi esimerkiksi mäkelää kiinnostaa tällainen hanke joka päättyy tämän vuoden joulukuussa ja tutkimushankkeena on terrorismin torjunnan ulkoiset ulottuvuudet tuloksia saadaan joulukuussa eli kyllä nämä ovat sellaisia asioita jotka liittyvät suomen turvallisuuteen ja tulevaisuuteen hyvin hyvin tarkasti ja niitä kannattaa seurata

ennakointitiedon tuottaminen on välttämätöntä jotta pystymme luomaan sekä kielteisiä että myönteisiä skenaarioita tulevaisuudesta myöskin kansainvälisistä suhteista ja kansainvälisestä tilanteesta meidän päättäjien tehtävänä on sitten toimia niin että nämä kielteiset skenaariot eivät toteudu ja toisaalta niin että toimimme niitä myönteisiä skenaarioita tukien totta kai me olemme hyvin pieni maa globaalisti mutta juuri sen takia tämmöinen tutkimus ja ennakointitiedon tuottaminen on meidän vahvuutemme ja valttimme koska niin kuin tästä kertomuksesta voi lukea niin niin me tulemme hyvin kuulluiksi nimenomaan sen laadukkaan tutkimustiedon kautta ja sen avulla meitä halutaan kuulla ja meidät halutaan keskusteluun mukaan

tutkimus tuo esille minun mielestäni nimenomaan moniäänisyyden ja erilaiset mahdolliset skenaariot minun mielestäni tämä ei ole vain yhden mielipiteen pakkosyöttöä tässä asiassa olen edustaja essayahn kanssa aivan samaa mieltä että että siellä on on erityisen paljon moniäänisyyttä ja ja monenlaisia erilaisia mielipiteitä

arvoisa herra puhemies tähän keskusteluun viitaten nyt vain nämä tutkijat ovat nimenomaan riippumattomia riippumattomia tutkijoita joiden tarkoituksena on tuoda erilaisia näkökulmia näihin puhuttiin nyt sitten vaikka eu politiikasta mitä sen sisällä tapahtuu heidän tehtävänsä on tutkia ja tuoda sitä tietoa ja me sitten itse kukin analysoimme sen tiedon ja ja tuomme ne omat näkökulmamme siihen siihen keskusteluun mutta ei heidän tehtävänään ole olla poliittisia toimijoita joilla on ehdoton totuus vaan he tuovat sitä sitä tietoa meidän käyttöömme ja me pystymme sitä sitten hyödyntämään puhutaan sitten eusta venäjästä kiinasta tai transatlanttisista suhteista ja niin edelleen edustaja autolle arktisesta politiikasta vain sen verran että tämä on ulkopoliittisen instituutin useissa tutkimuksissa ollut mukana ja arktinen aluehan korostuu erityisesti turvallisuustekijänä koska suurvaltapolitiikassa jos otetaan yhdysvaltain intressit huomioon otetaan venäjän intressit huomioon tai otetaan kiinan intressit huomioon hyvin paljon painopistettä on nostettu pohjoiseen arktiselle alueelle ja ja niin meidän suomen tuleekin olla olla kyllä kyllä hyvinkin valveutunut ja ja hereillä siinä mitä siellä tapahtuu ja ja kyllähän me sitä omassa ulkopolitiikassamme ja politiikassamme olemmekin nostaneet esille aina ylintä ylintä johtoa myöten tasavallan presidentistä lähtien ja uskon että valkoisessa talossakin nämä arktiset kysymykset olivat olivat eilen eilen vahvasti tapetilla mutta jos tähän arktiseen politiikkaan niin kuin näihin muihinkin tutkimusosa alueisiin on jotain täsmennettävää mitä mitä pitäisi ulkopoliittisen instituutin tutkia niin ilman muuta me neuvottelukunnan jäsenet sitä viestiä viemme ja ja siihen sitten pyritään ohjaamaan ohjaamaan tutkimusta niin että nämä

arvoisa puhemies kiitän vielä edustajia valistuksesta liittyen ulkopoliittisen instituutin toimintaan mutta haluan tuoda esiin sellaisen näkökohdan että toivon mukaan tässä mainitussa terrorismitutkimuksessa jonka edustaja kiuru taisi tuoda esiin olisi nyt ainakin vaihtunut tutkija sitten vuoden kaksituhattaviisitoista kun osoittautui että ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija julkaisi upin sivuilla blogin jossa kertoi että on täydellistä satua että pakolaisten joukkoon saattaisi olla soluttautunut terroristeja ja että tämä olisi itse asiassa isisin salaliittoteoria jolla pyritään lietsomaan euroopassa pakolaisvastaisuutta no sitten historiaa tuntien me tiedämmekin että pariisissa jysähti ihan parin kuukauden kuluttua tämän kyseisen blogin julkistamisesta elikkä viesti on se että selvänäkijöitä sinne tutkijoiksi ei tarvita mutta ei myöskään pödynpuhujia

ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö yksi

nyt päätetään kannanotosta kertomuksen johdosta

arvoisa puhemies nyt tuolta laajemmilta ulkopolitiikan kentiltä tähän lähemmäksi pohjoismaita ja naapurustoa pohjoismaathan ovat tietysti meidän tärkein kumppanimme ehkä joskus jopa kilpakumppanimme ikään kuin sisaruksemme jonka kanssa tehdään yhteistyötä joka sektorilla kun ulkoasiainvaliokunnassa mietintöä valmisteltiin niin halusimme nostaa esiin tässä kertomuksessa jo moneen kertaan ilmi tuodun ulko ja turvallisuuspolitiikan sektorin ennen kaikkea se on se mitä nyt olemme halunneet pitää ja mitä viime vuonnakin on pohjoismaiden neuvostossa pidetty esillä perinteisestihän on ollut ennen kaikkea suomen ja ruotsin välinen yhteistyö ja se on tästä jo kehittynytkin mutta kuten kertomuksesta käy ilmi niin myöskin norja ja tanska ovat olleet entistä kiinnostuneempia puolustusyhteistyön kehittämisestä tähän liittyen on myös nostettu esiin kokonaisturvallisuus ja haluaisin korostaa vielä sisäistä turvallisuutta sitä mitä jokainen meistä kokee omassa arjessamme ja mitä täällä pohjoismaissa tapahtuu millä tavalla me pystymme entisestään kehittämään yhteistyötä naapurimaidemme kanssa tärkeä tehtävä pohjoismaiden neuvostolla on ollut ja tulee aina olemaan rajaesteiden purkaminen ja siihen liittyen vielä se millä pysytään ennaltaehkäisemään rajaesteiden syntymistä monessa kohtaa huomattu että suomessa ministeriöiden välinen yhteistyö toimii paremmin ja uskon että monella muulla pohjoismaalla olisi opittavaa meiltä siinä millä tavalla pystyttäisiin entisestään kehittämään tätä rajaesteyhteistyötä ja huolehtimaan siitä että ministeriöt paremmin puhuvat toistensa kanssa haluan tähän loppuun todeta arvoisa puhemies että näinä epävakaina aikoina tärkeää on ennen kaikkea että kumppanuuksia ja yhteyksiä haetaan myöskin läheltä meidät tunnetaan hyvinvoinnistamme myöskin ennakkoluulottomuudesta avoimuudesta tasa arvosta pohjoismaat ovat arvostettu joukko niin euroopassa kuin muuallakin maailmassa ja siksi

meidän pitää entistä vahvemmin huolehtia siitä että me muodostamme yhteisiä tavoitteita ja ajamme niitä läpi myöskin laajemmalla agendalla kuin ainoastaan pohjoismaiden neuvoston piirissä

arvoisa puhemies olemme monin tavoin riippuvaisia muista pohjoismaista ja toisaalta he myös sitten meistä edustaja ovaska ansiokkaasti jo tuossa toikin esille yhteistyötämme turvallisuuspolitiikassa pohjoismaiden neuvoston tavoitteena on alusta alkaen ollut yksittäisten kansalaisten ja myös yritysten tavaroiden ja pääoman liikkuvuuden helpottaminen pohjoismaiden välillä kun maailma yhä kansainvälistyy ja käy monimutkaisemmaksi niin tämän yhteistyön merkitys korostuu ja siksi on hyvä että nyt hetken viivähdämme tämän aiheen äärellä kertomusvuonna pohjoismaiden neuvoston rajaesteryhmän puheenjohtaja katri kulmuni nosti esille ja painotti erityisesti elinkeinoelämän rajaesteiden purkamista tälle on tarvetta ja on yrityselämän edellytyksiä sujuvoitetaan koska se palvelee meitä suomalaisia mutta myös sitten muita pohjoismaita nyt kun olemme tänäänkin keskustelleet hoitajien saatavuudesta on mielestäni erityisen tärkeää kiinnittää huomiota myös siihen miten me saamme meidän hoitajat pysymään täällä kotimaassa jotta he eivät lähde niin kuin moni on lähtenyt esimerkiksi työolojen vuoksi vaikkapa norjaan töihin suomi on monessa esimerkillinen mutta kyllä joissakin asioissa voimme ottaa myöskin muista pohjoismaista esimerkiksi juuri siinä miten järjestämme meidän hoitajien työolot ja vaikkapa norjasta voisimme ottaa myöskin aluepolitiikassa mallia siinä siinä että että ottaisimme esimerkiksi liikenteen verotuksessa erilaisia kannustimia siihen että meillä koko maassa on hyvä elää yrittää ja tehdä työtä se palvelee myös pohjoismaista yhteistyötä niin kuin tiedämme niin meillä haaparannan tornion raja on hyvin vilkas kaupankäynnin ja yrityselämän kannalta

arvoisa herra puhemies

toki tässä meidän oman pohjoismaiden neuvoston valtuuskuntamme kertomuksessa on hyvin tuotu esiin se minkä ulkoasiainvaliokunta mietinnössäänkin toteaa että turvallisuusyhteistyö on tiivistynyt voimakkaasti viime vuosina ja hyvä näin se on

pystymme niin yhdessä kuin jokainen tahoillamme parantamaan arvoisa puhemies elämme mielenkiintoisia aikoja euroopan yhdentymisen historiassa kun elämme jo lokakuuta ja on vielä täysin epäselvää onko iso britannia todella eroamassa euroopan unionista tässä lähimmän kuukauden sisällä käypä tässä britannian eu erossa lopulta kuinka hyvänsä niin pohjoismaisen yhteistyön tiivistämiselle on tilausta mutta aivan erityistä tilausta sille on tietysti tilanteessa että britannia eroaisi eusta ja siihen liittyy varmaan kaksi eri näkökulmaa toisaalta britannia on keskeinen euroopan turvallisuusympäristöön vaikuttava sotilasvoima ja tässä mielessä britannian kanssa tehtävän

joita suomi perinteisesti on pitänyt tärkeänä ja joiden osalta uskon että ruotsi ja tanska voitaisiin kyllä saada kannallemme

ja totta kai myös norja eta maana on keskeisesti riippuvainen sitä mitä eussa päätetään siinä mielessä pohjoismaisen yhteistyön tiivistäminen tässä tilanteessa ja vaikuttaminen euhun tällaisena erittäin merkittävänä kehitysaikana on on todella tärkeää kun tähän mahdolliseen brexitin jälkeiseen aikaan varaudutaan ja ollaan juuri käymässä

rahoituskehysneuvotteluja ja toisaalta maatalouspolitiikkaa on tietysti eussa tärkeä arvoisa puhemies tässä edellä tosiaan edustajat ovaska ja aittakumpu jotka ovat hyvin tähän teemaan perehtyneitä edustajia ja muutenkin taitavaksi tunnettuja puhuivat hyvin rajaesteiden purkamisesta ja toisaalta jo niiden ennalta ehkäisemisestä että lainsäädäntöprosesseissa ei niitä muodostuisi tämä on erittäin tärkeää työtä ja tässä varmasti meillä kaikilla on yhteinen tahtotila vaikuttaa pohjoismaisiin kumppaneihimme niin että näitä rajaesteitä ei muodostuisi ja jo aiemmin muodostuneita purettaisiin lisäksi haluan tässä yhteydessä arvoisa puhemies korostaa rajaneuvonnan resurssien tärkeyttä koska näitä rajaesteitä on olemassa ja tietysti ihan kieli ja kulttuurieroista johtuvia luonnollisiakin eroja löytyy niin on tärkeää että rajaneuvonta on resursoitu riittävästi jotta yritykset ja ihan yksittäiset ihmisetkin voivat sitten apua saada niihin käytännön kysymyksiin joita arjen yli rajat menevässä toiminnassa nousee tämä arvoisa puhemies minusta pohjoismaiden erityisen tärkeä tehtävä olisi nyt nostaa eurooppalaisessa keskustelussa nämä arktiset kysymykset entistä paremmin esiin tässä tietysti pohjoismaat ovat sillä tavoin vähän eri asemassa että vaikka kaikki olemmekin arktisen neuvoston jäsenmaita niin siellä toki tanska joka grönlannin kautta kokee olevansa hyvin keskeinen toimija arktisella alueella jota tietysti onkin on ehkä perinteisesti painottanut hieman erilaista jäämeren rantavaltioitten yhteistyön tärkeyttä kun taas suomi ja ruotsi molemmat varsin arktisina maina mutta kuitenkaan emme ole näitä jäämeren rantavaltioita ehkä ovat painottaneet vähän erilaisia kysymyksiä mutta kun tiedämme sen kuinka valtava kasvava merkitys arktisella on niin on todella tärkeää että toivottavasti suomen hallitus saa myös muut pohjoismaat sitoutumaan tähän arktiseen teemaan täällä on tänään jo käyty keskustelua siitä kuinka afrikka on nouseva teema ja suomen hallitus on monessa yhteydessä painottanut tätä afrikka kysymystä suomen hallitus on iloinnut siitä että tulevalla eu komissaarillamme on afrikka salkku ja niin edelleen tämä on varmasti sinänsä tärkeää mutta se ei saa olla pois siitä että meillä on vahva keskittyminen arktisiin kysymyksiin koska suomi on ja pysyy keskellä euroopan arktista aluetta ja silloin ne kysymykset jotka täällä ovat ajankohtaisia ovat meille niitä kaikkein keskeisimpiä arvoisa puhemies lapin kauppakamari on arvioinut että täällä euroopan arktisella alueella investointipotentiaali on satayhdeksänkymmentäviisi miljardia euroa tuleville vuosikymmenille ja lapin kauppakamarin arvio on että seuraavan viiden vuoden aikana euroopan arktisella alueella lähtee investointeja liikkeelle kahdellakymmenelläkolmella pilkku viidellä miljardilla eurolla on tietysti selvää että näitten investointien toteutumiseen vaikuttavat talouden suhdanteiden kehittymiset mutta on tärkeää ymmärtää tämä asioiden mittasuhde tämä on valtava potentiaali suomalaiselle elinkeinotoiminnalle

yhteiskunta toimii meillä on infrastruktuuri joka toimii energiahuolto joka toimii asuminen joka on tasokasta ja vastaa niihin tarpeisiin joita meillä täällä on tässä mielessä se että kun vaikka pohjois norjaan investoidaan suuriin energiahankkeisiin niin se ei tarkoita sitä että siellä välttämättä tarvitsee olla edes suomalaisia energia alan toimijoita investoimassa sinne tarvitaan teitä sinne tarvitaan rivitaloja sinne tarvitaan vaikkapa sähkönsiirtoyhteyksiä joissa suomalaiset toimijat voivat olla urakoimassa joissa meillä on se arktinen osaaminen hallussamme arvoisa puhemies tässä mielessä tässä on suuri mahdollisuus suomelle ja tätä meidän pitäisi nyt enemmän painottaa myös pohjoismaisessa yhteistyössä

arvoisa herra

pohjoismaiden neuvosto perustettiin kuusikymmentäseitsemän vuotta sitten parlamenttien ja hallitusten väliseksi yhteistyöelimeksi toisen maailmansodan jälkeen haluttiin tiivistää yhteistyötä pohjoismaiden välillä tarve ei ole ollenkaan vähentynyt tänä epävarmana ja epävakaana aikana turvallisuusyhteistyö on tiivistynyt kuten edustaja autto edellä hienosti kuvasi neuvosto vaikuttaa hallituksiin tekemällä erilaisia ehdotuksia suosituksia ja kysymyksiä ja antamalla lausuntoja asioista joista on pohjoismaista hyötyä hyötyä koko pohjoiselle alueelle tarkoituksena on kehittää pohjoismaista yhteenkuuluvuutta lisätä pohjoismaista osaamista ja ja kilpailukykyä ja vahvistaa pohjoismaiden kansainvälistä vaikuttavuutta vuonna kaksituhattakahdeksantoista neuvosto antoi tärkeitä suosituksia hallituksille nostan kaksi esimerkkiä jotka liittyvät sisäiseen turvallisuuteen josta edustaja ovaska jo edellä puhui suositus kahdeksan kokonaismaanpuolustuksesta sekä valmius ja huoltovarmuussuunnittelusta suosittelee hallituksille että ne tutkivat miten pohjoismaiden puolustusvoimien ja poliisiviranomaisten välistä yhteistyötä voidaan kehittää ja että ne selvittävät miten pohjoismaiden kansalaisten kriisitietoutta voidaan parantaa pohjoismaiden yhteistyön avulla edelleen ajankohtainen suositus toinen on vaarassa olevien opiskelijoiden tukemisesta annettu suositus pohjoismaiden neuvosto suosittaa että selvitetään voitaisiinko students at risk ohjelma ottaa käyttöön kaikissa pohjoismaissa suomen valtuuskunta on kertomusvuoden aikana käynyt vuoropuhelua ministerien viranomaisten ja järjestöjen kanssa yhteistyössä on voimaa voimme oppia toisiltamme kuten edustaja aittakumpu edellä kertoi on hyvä että valtuuskunta nosti nämä rajaesteet esiin kun se on käynyt erityisesti näitten ministereitten kanssa keskustelua ja vuoropuhelua näiden rajaesteiden poistaminen ja vapaan liikkuvuuden lisääminen ovat edelleen meille tärkeitä asioita jotka etenevät hitaasti mutta varmasti

myös turvallisuuskysymysten esillä oleminen on ollut merkittävää neuvosto jatkoi aktiivista työtään myös kansainvälisillä areenoilla ja teki läheistä yhteistyötä myös alueen muiden parlamentaaristen järjestöjen kanssa ja siihen on liittynyt myöskin keskustelua tästä arktisesta alueesta ja sen merkityksestä arvoisa puhemies tämä tärkeä työ jatkuu ja olen samaa mieltä että tämän arktisen näkökulman tulee nousta suurempaan rooliin myös pohjoismaisessa yhteistyössä ministerineuvoston puheenjohtajana on tällä hetkellä islanti jonka puheenjohtajuuteen liittyvän ohjelman otsikko kertoo hyvistä oikoteistä tuohon otsikkoon on tullut inspiraatiota viikinkien lähes tuhat vuotta vanhasta runoudesta runon säkeet kertovat että hyvän ystävän luo kulkee aina oikotie otsikko viittaa minusta hienolla tavalla pohjoismaiden väliseen ystävyyteen jonka ilmentymiä ovat liikkuvuus ja vahva keskinäinen yhteistyö tästä ystävyydestä meidän tulee osaltamme pitää hyvää huolta suuret kiitokset pohjoismaiden neuvostolle ja suomen valtuuskunnalle tärkeästä pohjoismaisesta yhteistyöstä joka vahvistaa naapuruuttamme hyvän ystävän luo kulkee aina oikotie

arvoisa puhemies pohjoismaista yhteistyötä on äärimmäisen tärkeää vahvistaa tässä muuttuvassa ja epävarmassa maailmassa ja suosittelemme pohjoismaista yhteistyötä erityisesti huoltovarmuuden ja rajaturvallisuuden sisäisen turvallisuuden osalta on myöskin erittäin tärkeää että me eun varjossa nostamme tätä pohjoismaista yhteistyötä ihan eri tavalla esiin kuin mitä tähän asti on tehty meidän ulkorajojemme varmistaminen ja rajatarkastusten lisääminen tulevat kyseeseen varmasti tulevaisuudessa pohjoismaisessa yhteistyössä myöskin yksi erittäin hyvä asia me voimme ottaa oppia toisistamme yksi tärkeä asia on opetus koulutus koko alkuvuoden uutisoitiin ruotsissa muun muassa svenska dagbladetissa ja ja skolvärlden lehdessä siitä kuinka suomi on uudistamassa opetustaan siellä varoiteltiin että älkää tehkö samoja mokia kuin ruotsissa on tehty älkää ottako heiltä oppia vaan tehkää parempia ratkaisuja älkää romuttako omaa opetussysteemiänne tämä on osa sitä yhteistyötä jota pohjoismaissa kannattaa tehdä siellä missä jokin toimii hyvin jaetaan sitä hyvää osaamista muille pidetään kiinni siitä omasta hyvästä ja jaetaan sitä toisille

arvoisa puhemies pohjoismaiden neuvoston merkitys on suuri ja sen puitteissa voimme vaihtaa ajatuksia ja ideoita siitä miten me parhaalla mahdollisella tavalla voimme tehdä sellaista yhteistyötä josta kaikki hyötyvät ottaa oppia toisten onnistumisista ja epäonnistumisista barentsin parlamentaarisessa konferenssissa toissa viikolla keskustelimme muun muassa ratayhteyksistä ja siitä että niitä tarvittaisiin lisää nimenomaan itä länsisuunnassa pohjois eteläsuunnassa niitä kyllä on mutta muutamia yhteyksiä puuttuu itä länsisuunnassa ja ne olisivat erittäin tarpeellisia liikenneyhteyksiä yhteistyön yhteistyön edistämisessä arktisen alueen suosio on viime vuosina kasvanut räjähdysmäisesti puhumme paljon koillisväylän avautumisesta merikuljetuksissa ja sen merkitys olisi maailmantaloudelle pohjoismainen yhteistyö on tärkeää myöskin sen vuoksi että esimerkiksi yhteisellä eu politiikalla me olisimme paljon vahvempia eussa ja pystyisimme ajamaan pohjoismaisia etuja me olemme kuitenkin kulttuuriltamme aika samanlaisia samanlaisia ja

siinä mielessä ne edut mitä siellä valvotaan ovat aika lailla yhteisiä erittäin merkityksellistä yhteistyötä tehdään pohjoismaissa sitä eivät kaikki ehkä aina aina tiedä myöskin venäjä on mukana barentsin alueessa ja ja meillä on kontakteja myöskin sinnepäin

kyllä tämä merkittävä asia on korostaisin vielä noita rajaesteitä kun itse olen torniosta ja kulkenut siitä rajan yli monta vuotta töissä rajaesteet liittyvät tosi paljon tämmöisiin hallinnollisiin toimiin verotukseen ja ja muihin kysymyksiin joihin kyllä pystytään ratkaisut löytämään löytämään jos halutaan paljon on esteitä myöskin it yhteyksissä eli it yhteyksiä rajojen yli ei ei pystytä nykytekniikalla ja nykylainsäädännöllä

korostan pohjoismaiden neuvoston merkitystä ja rajayhteistyön merkitystä tulevaisuudessa ja eu politiikassa hienoa

arvoisa puhemies vielä kun tuossa kuuntelin edustaja juuson hyvää puheenvuoroa ja näitä muitakin puheenvuoroja niin niin muistan vaan erilaisista tehtävistäni viime aikoina että pohjoismaisella yhteistyöllä on suuri merkitys otan esimerkiksi nyt terveydenhuollon koska esimerkiksi meillä pohjoisessa suomessa on hyvin paljon sellaisia tilanteita että toisessa pohjoismaassa on lähempi terveyskeskus kuin se oma terveyskeskus tai sairaala silloin meillä pitäisi olla niin hyvät yhteistyösuhteet ja niitä kannattaa jatkuvasti hioakin että että kielikään ei tule siinä ongelmaksi vaan nimenomaan käyttää sen toisen maan terveydenhuoltoa ja sitä me olemme tässä vuosien aikana hioneet toinen tärkeä asia on turvallisuuteen liittyvä koska meillä on tuolla pohjoisessa suomessa hyvin pitkät välimatkat esimerkiksi poliisien mahdollisuudet auttaa jokaisessa tapauksessa ovat hyvin rajatut ja siitä syystä tarvitaan myöskin turvallisuuteen liittyvää yhteistyötä puhumattakaan sitten koulutukseen liittyvästä yhteistyöstä me tarvitsemme myöskin koulutukseen koulutukseen ja ja yleensäkin ihmisten monenlaisten tarpeiden tyydyttämiseen sitä että meillä on käytössä myöskin se pohjoismainen osaaminen pidän oikein tärkeänä että näitä asioita ja tätä rajayhteistyötä rajaturvallisuutta pidetään yllä myöskin pohjoismaiden neuvostossa

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö kolme nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa puhemies sivistysvaliokunnan tuoreena puheenjohtajana ilolla esittelen teille tätä mietintöä kysymyksessä on siis hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain seitsemännenkymmenennen ja pykälän muuttamisesta tässä esityksessä ehdotetaan muutettavaksi varhaiskasvatuksen tietovarannon käyttöönottoa säätelevää siirtymäsäännöstä tietovarannon henkilöstötietokokonaisuuden henkilöstötietokokonaisuuden käyttöönottoon valmistautuminen ei ole edennyt suunnitellusti

määrittelyjen ja järjestelmäintegraatioiden ja kuntien tiedonsiirron valmiustason osalta käyttöönottoa ei voida varhaiskasvatuksen henkilöstötietojen osalta toteuttaa laissa säädetyssä aikataulussa ja siitä syystä on meillä ollut käsitteillä hallituksen esitys jolla tätä siirtymäsäännöstä sitten muutettaisiin nyt kerron teille valiokunnan kannat tästä asiasta ensiksi yleisperustelut hallituksen esityksestä ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena muuttaa varhaiskasvatuslain viisisataaneljäkymmentä kautta tietovarannon käyttöönottoa koskevaa siirtymäsäännöstä siten että kunnan ja kuntayhtymän varhaiskasvatuksen henkilöstöä koskevien tietojen tallentamisvelvollisuuden alkamisajankohtaa myöhennetään yhdellä vuodella näin ollen se alkaa ensimmäinen yhdeksättä kaksituhattakaksikymmentä kun se voimassa olevan lain mukaan alkoi ensimmäinen yhdeksättä kaksituhattayhdeksäntoista siirtymäsäännöksen muut ja kuntayhtymiä sekä yksityisiä palveluntuottajia koskevat siirtymäajat säilyvät voimassa olevan lain mukaisina työ tietojen keräämiseksi ja tallentamiseksi varhaiskasvatuksen tietovarantoon on käynnistynyt siirtymäsäännösten mukaisesti kuntien ja kuntayhtymien osalta tietovarantoon on kerätty tietoa varhaiskasvatuksen järjestäjistä ja niiden toimipaikoista sekä varhaiskasvatukseen osallistuvista lapsista ja heidän huoltajistaan tavoitteena oli aloittaa kuntien ja kuntayhtymien varhaiskasvatuksen henkilöstöä koskevien tietojen tallentaminen syksyllä kaksituhattayhdeksäntoista mutta se osoittautui ennakoitua vaikeammaksi huomattavien tietoteknisten haasteiden vuoksi tieto kunnallisilla varhaiskasvatuksen järjestäjillä on pirstaleisempaa ja eri tavoin järjestettyä kuin asiaa koskevaa lainsäädäntöä valmisteltaessa oli tiedossa siirtymäsäännöksen mukainen aika tietovarantointegraatioiden tekemiseen testaukseen ja tietosisältöjen yhteensopivuuden toteuttamiseen tietoturva varmistaen osoittautui kunnissa kuntayhtymissä ja näiden järjestelmätoimittajilla liian vähäiseksi valiokunta pitää tarpeellisena ehdotusta poistaa varhaiskasvatuslaista säännös kunnan velvollisuudesta erikseen tallentaa tiedot hankkimansa ja palvelusetelillä järjestämänsä varhaiskasvatuksen varhaiskasvatuspaikkojen määrästä ja palveluntuottajista hallituksen esityksen mukaan nämä tiedot ilmenevät varhaiskasvatuksen tietovarannosta ilman erillistä tallentamista joten niiden tallentaminen erikseen ei ole tarpeen valiokunta puoltaa hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin ihan ensiksi perustuslakivaliokunnan kannanotot asetuksenantovaltuutuksesta hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavan varhaiskasvatuslaissa olevaa siirtymäsäännöstä eli seitsemättäkymmenettäkuudetta pykälää siten että varhaiskasvatuksen tietovarantoa koskevasta tietojen tallentamisvelvollisuuden alkamisesta säädetään lain sijasta valtioneuvoston asetuksella lukuun ottamatta seitsemännenkymmenennenkuudennen pykälän ensimmäisen momentin mukaista tallentamisvelvollisuutta perustuslakivaliokunta toteaa lausunnossaan kolme kautta kaksituhattayhdeksäntoista että asetuksenantovaltuudesta säätäminen on merkityksellinen perustuslain seitsemännenkymmenennenyhdeksännen pykälän kolmannen momentin kannalta sen mukaan laista tulee käydä ilmi milloin se tulee voimaan erityisestä syystä laissa voidaan säätää että sen voimaantuloajankohdasta säädetään asetuksella tästä voi olla kysymys esimerkiksi silloin kun suuren lainsäädäntökokonaisuuden eri osien on tultava voimaan samana ajankohtana eikä tuota ajankohtaa ole lakia säädettäessä tarkoituksenmukaista tai mahdollista vielä vahvistaa

arvoisa rouva puhemies tässä sivistysvaliokunta on tehnyt hyvää työtä mietinnön laatimisessa puheenjohtajansa edustaja risikon johdolla ja varmastikaan nyt ensimmäisessä käsittelyssä tähän mietinnön sisältöön ei kenelläkään ole huomautettavaa mutta tämä teema siitä miksi esimerkiksi tässä nyt joudutaan sitten tätä siirtymää vuodella pidentämään kertoo ehkä

suomalaista yhteiskuntaa tällä hetkellä kaikkein eniten vaivaavasta käytännön ongelmasta eli siitä että meidän tietojärjestelmämme ja arkistoitu tieto ovat niin pirstaloituneita että näistä on hyvin vaikea saada suunnitellussa aikataulussa sellaisia toimivia kokonaisuuksia

tietojärjestelmät sitten tukisivat muuten organisaatioitten uudistamisaikataulua tässä mielessä kunnissa ehkä tulevaisuudessa perustettavissa maakunnissakin on tulossa eteen tilanteita joissa tosiaan tämä ict puoli prakaa kun sitten muuten pitäisi tätä toimintaa jo asetella uusiin uomiin ja tässä mielessä tietysti tällä salilla on suuri vastuu siitä kun vuosittain miljardeja käytetään näihin asioihin mitkä liittyvät tietohallintoon on se sitten sitä ohjelmistopuolta tai sitten varsinaisia järjestelmiä ja toisaalta niitä laitteistoja tarvitaan että kaikki investoinnit mitä tästä eteenpäin tehdään olisivat sellaisia että ne tukevat tämmöistä isoa kokonaisuutta jossa tieto on aina käytettävissä ja kun me olemme pieni kansakunta pieni maa että se ei todella pirstaloituisi sitten tavalla joka nyt konkretisoituu vaikkapa tässä varhaiskasvatuksen toimijoiden

edustaja autto tuossa totesikin että tällaisia hankaluuksia siellä kentällä on mielestäni tämä hallituksen esitys oli erinomaisen hyvä esimerkki siitä että on kuunneltu sitä kenttää siellä on on ollut hankaluuksia

tämä tieto mitä mitä sinne on pitänyt tallentaa on ollut hyvin pirstaleista mielestäni tämä kokemus nyt että annetaan lisäaikaa on hyvä esimerkki siitä että reagoidaan mutta se myöskin opettaa tietysti tulevaisuudessa tekemään sellaista lainsäädäntöä että huomioidaan jo hyvissä ajoin näitä näitä tällaisia kentän tarpeita ja siksi onkin tärkeää tärkeää kiinnittää siihen huomiota sen lisäksi kannattaa kiinnittää huomiota myöskin siihen että emme esittäisi esimerkiksi asetuksenantovaltuuksia sellaisissa tilanteissa jotka ovat perustuslain vastaisia on hienoa että meillä täällä eduskunnassa on perustuslakivaliokunta jota voidaan sitten aina konsultoida ja pyytää lausuntoja tässäkin tilanteessa perustuslakivaliokunta

kysymys oli suhteellisen pienestä mutta kuitenkin hyvin hyvin tärkeästä asiasta ja sieltäkin löytyi sitten tällainen

perustuslakiin liittyvä muutostarve hyvä että tämä saatiin korjattua ja meillä oli erinomaisen hyvä keskustelu tästäkin asiasta kiitos

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia käsittelyn pohjana on liikenne ja viestintävaliokunnan mietintö yksi nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa rouva puhemies kyseessä on siis hallituksen esitys eduskunnalle lentoliikenteestä chilen kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi ja nyt nimenomaan siihen liittyvä liikenne ja viestintävaliokunnan mietintö valiokunnan mietintö on täysin yksimielinen ja päätösehdotus on että eduskunta hyväksyy muuttamattomana hallituksen esitykseen kaksitoista sisältyvän lakiehdotuksen kaiken kaikkiaan

ja myöskin kaksi seuraavaa ovat lentoliikennesopimuksia tämä on chilen kanssa seuraava on sitten kenian kanssa ja meksikon kanssa kolmas asiakohta nämä ovat nimenomaan sellaisia sopimuksia jotka suomi on tehnyt kahdenvälisiä lentoliikennesopimuksia näiden kolmen maan kanssa joiden kanssa ei ole aiemmin ollut kahdenvälisiä lentoliikennesopimuksia nämä sopimukset antavat uusia mahdollisuuksia lentoliikenteelle sopimuksilla mahdollistetaan lentoliikennesuhteiden ja lentoliikennemarkkinoiden kehittäminen maiden välillä sopimukset edistävät suomen kilpailukykyä

yrittäjyyden edellytyksiä parantamalla ja ennen kaikkea sopimuksilla parannetaan suomen saavutettavuutta keskeisimmät sisällöt oikeastaan näissä lentoliikennesopimuksissa kaikissa kolmessa ovat että sopimukset sisältävät kansainvälisen käytännön mukaiset vapautukset tietyistä veroista tulleista ja muista maksuista kansainvälisen lentoliikenteen osalta molempien osapuolten nimetyillä nimetyillä lentoyhtiöillä on yhtäläiset mahdollisuudet lentoliikenteen harjoittamiseen sopimuksessa määritellyillä reiteillä ja sopimuksessa määritellään lentoyhtiöiden oikeuksista ja velvollisuuksista niiden harjoittaessa lentoliikennettä ja kuten alussa totesin niin liikenne ja viestintävaliokunnan mietintö on täysin yksimielinen